Arvoisa puhemies, lyhyesti totean, että kannatin tätä esitystä ja pidän sitä erittäin hyvänä. On tärkeätä, että Euroopan laajuisten liikenne ja energiaverkkojen rahoitusta tehostetaan ja niihin haetaan uusia instrumentteja. On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla nämä hankevelkakirjat sitten alkavat toimia. Me tarvitsemme tällä hetkellä tämän tyyppisiä hankkeita, jotka luovat edellytyksiä todellakin kasvulle, ja kasvuahan me tällä hetkellä Euroopassa etsimme. Nyt tarvitsemme kestävää kasvua, koska se velkaantuminen, jota nyt on tapahtunut, ei millään muulla tavalla oikene. Tässä suhteessa tämä on yksi hyvä hanke, juuri sellainen, jossa sitten Euroopan unioni voi olla mukana luomassa edellytyksiä kestävälle kasvulle.